Arvoisa puhemies, kannatin päätöslauselmaa. Euroopan unioni on Kolumbian ja Perun toiseksi suurin kauppakumppani. Kauppasopimuksella on molemmille maille suunnatonta hyötyä teollisuuden ja kalastuksen alalla, kuten Perun presidentti tänään totesi. Euroopan unioni on arvoyhteisö, joka perustuu ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden kunnioittamiselle. Tämä velvollisuus asettaa velvoitteita myös unionin kauppapolitiikalle. On ensiarvoisen tärkeää, että Euroopan unioni toteuttaa ulko ja kauppapolitiikkaa omien arvojensa pohjalta. Bisnes ei ole vain bisnestä, vaan kauppakumppanimaiden tilanne tulee ottaa huomioon kokonaisuudessaan. Niin Kolumbian kuin Perunkin tulee jatkaa työtään ihmisoikeusvelvoitteiden sekä ympäristönsuojelun huomioimista ja toteuttamista. Nämä eivät ole Euroopan unionin asettamia velvoitteita, vaan ne ovat kummankin maan omia kansainvälisiä velvoitteita. Kolumbian ja Perun kauppasopimuksesta on tulossa tärkeä esimerkki siitä, minkälaisia kauppakumppanuuksia ja millaisin ehdoin Eurooppa on valmis sopimaan.